Arvoisa puhemies, Irlannin puheenjohtajuuskaudella on luotu uusi jännittävä käsite sininen kasvu. Tällä varmasti tarkoitetaan mereen liittyviä mahdollisuuksia. Toivoisin kuitenkin punaista kasvua, joka tarkoittaa sitä, että nyt kun tämä velka kasvu ja työttömyyskriisi synnyttää ihan varmasti kasvavan köyhyyskriisin, ja se puolestaan synnyttää lisää äärioikeistolaisia liikkeitä, niin tämän köyhyyden torjuminen olisi ihan todella vakava

Niin kuin täällä on moni sanonut, yksi väline on tämä nuorisotakuu, mutta jos samanaikaisesti jäsenvaltiot leikkaavat ja Euroopan budjettia leikataan, muun muassa nuoriso ohjelmista, niin tämä käsite nuorisotakuu saattaa jäädä vain sanaksi.